Arvoisa puhemies, on harmittavaa, että Pohjoismaa Islanti, joka oli jo päässyt pitkälle matkallaan kohti EU jäsenyyttä, on nyt tippunut kelkasta sisäpoliittisten aaltoliikkeiden takia.

Islannin tempoilu EU jäsenyyden suhteen antaa myös väärän signaalin muiden hakijavaltioiden kansalaisille.